Arvoisa puhemies, Ukrainan entinen pääministeri Julia Tymošenko on saanut vastata useisiin korruptiosyytteisiin kevään aikana, ja helmikuussa matkustuskielto esti hänen tulonsa Brysseliin meitä tapaamaan. Mikäli Tymošenko tuomitaan lopullisesti syylliseksi, häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio. Taustat ja asiayhteys herättävät kuitenkin kiusallisia kysymyksiä ja huolta syytteiden osin poliittisesti motivoituneesta luonteesta. Päätöslauselmamme nostaa oikeutetusti esiin yhä valikoidummalta näyttävät poliittisen opposition johtohahmoihin kohdistuvat syytteet ja painottaa tutkimusten ja oikeudenkäyntiprosessin läpinäkyvyyden takaamista.

Ukrainan tuoreen poliittisen johdon on osoitettava myös vastuullisuutta ja ryhdyttävä toteuttamaan uudistuksia, jotka jäivät oranssin vallankumouksen jälkeen keskeneräisiksi.